Arvoisa puhemies, 70 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupungeissa. Valtaosa meidän tuloistamme muodostuu kaupungeissa. Selvästi valtaosa innovaatioista syntyy kaupungeissa siksi, että kaupunkien moninaisuus ja ihmisten erilaisuus ovat otollista pohjaa koulutuksen kanssa innovaatioiden syntymiselle. Kaupungeissa myöskin piilee ratkaisu maankäytön suunnitteluun, viherympäristöjen lisäämiseen ja ilmastonmuutoksen ratkaisuun hyvin pitkälle, niin kuin erilaisista hankkeista eri puolilla Eurooppaa on voitu huomata. Siksi toivonkin, että seuraava komissio voisi ottaa työohjelmaansa selkeästi kaupunkipolitiikan vahvistamisen ja siinä yhteydessä myöskin maankäytön suunnittelun lisäämisen, vaikka siellä ei ihan suoraa kompetenssia olekaan. Mietinnössä erityisesti arvostan sitä, että uusien elimien sijasta ajatellaan kaupunkipolitiikan yksikköä ja sen toiminnallistamista alueiden komitean kautta.